Silti sillä on vielä paljon matkaa käytävänä kohti todellista demokratiaa, oikeusvaltiota sekä markkinataloutta. Georgian tulee ehdottomasti osoittaa aitoa sitoutumista yhteisiin arvoihin, demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin sekä ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintotapaan.